Arvoisa puhemies, olen todella tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamenttina pystyimme hyvin nopeasti nostamaan meneillään olevan ihmisoikeusrikkomuksen kiireellisten vetoomusten listalle. Kuten tiedämme, Ai Weiwein tapaus ei todellakaan ole ainoa vakava ihmisoikeusrikkomus, joihin Kiinan kommunistinen puolue jatkuvasti syyllistyy, mutta aivan kuten täällä edustaja Hautala jo aikaisemmin mainitsi, demokratialiikehdintä Kiinassa on saanut aivan uutta pontta Pohjois Afrikan kansannousuista. Viime viikkojen aikana viranomaiset ovat kiihdyttäneet hallituksen arvostelijoiden valvontaa ja useat hallitusta vastustavat toisinajattelijat, aktivistit ja ihmisoikeusjuristit ovat päätyneet joko kotiarestiin tai poliisin huostaan.

Taloudelliset edut eivät saa nyt tässä hetkessä sumentaa puhumista ihmisoikeuksista ja estää vaatimasta mielipidevankien välitöntä vapauttamista.